Maailman kauppajärjestön toiminta on rampautunut, kun sen tärkein osa riitojenratkaisuelin on muuttunut toimintakyvyttömäksi. Tämä heikentynyt järjestelmä murtaa globaalin kaupan pelisääntöjä, heikentää eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia, kun kaupan ennakoitavuus ja säännönmukaisuus ei ole taattu, ja siihen asiaan on saatava muutos. Avoimen, sääntöpohjaisen ja syrjimättömän kauppajärjestelmän säilyttäminen on elinehto eurooppalaisille yrityksille, jotka elävät viennistä. WTO on tärkeää toimija monien globaalien kysymysten ratkaisemisessa, kuten ruokaturvallisuuden varmistamisessa. Samoin se antaa mahdollisuuden edistää ilmastotavoitteiden toteutumista globaalisti, jossa ratkaisujen on löydyttävä globaalilla tasolla. Mikäli me haluamme säilyttää yhteisen maailmankaupan pelisääntöjä valvovan järjestön, meidän tulee muuttaa sen sääntöjä. Komission esittämä aloite kauppajärjestön uudistamisesta on aivan välttämätön.